Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia kaikille, jotka ovat näinä myöhäisinä hetkinä osallistuneet tähän keskusteluun. Olin mukana tilanteessa, johon Chris Davies viittasi keskustelussa silloisen kehitysyhteistyökomissaarin kanssa, jossa tämä silloinen komissaari piti nyt neuvotellun kaltaista lainsäädäntöä mahdottomana. Olen iloinen siitä, että olemme tehneet mahdolliseksi sen, mitä hän silloin piti mahdottomana. Sekä komissaari että kollegat ovat puhuneet hyvin kaikista niistä haitoista, joita laittomat hakkuut aiheuttavat. Monet kollegat ovat tunteneet ja tuntevat huolta byrokratiasta. Haluan kuitenkin muistuttaa, että kaikille muille paitsi sille, joka ensimmäisenä saattaa markkinoille puuta tai puutuotetta, byrokratian vaatimus on äärimmäisen kevyt vain se, että tietää ja pystyy osoittamaan, mistä on ostanut ja minne on myynyt eteenpäin. Tähän tarvittavat dokumentit pitää yrityksillä muutoinkin olla. Sitä edellyttää esimerkiksi arvonlisäverolainsäädäntö. Olen iloinen siitä, että monet yritykset ovat tukeneet laittoman puun kieltoa, esimerkiksi pakkaus ja huonekalualalla. Olen saanut myös puualan ammattiliitoilta viestejä, joissa tuetaan tätä ja joissa on kerrottu siitä kilpailuhaitasta, joka tulee siitä, että markkinoillamme on ollut paljon laitonta puuta. Kuten kollegat sanoivat, tämä laki on pantava kunnolla täytäntöön, ja kannatan todellakin sitä, että pidämme kirjaa myös siitä, millaisiksi jäsenvaltiot säätävät sanktiot.